lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aikuiskoulutusetuuksista annettua lakia ja opintotukilakia esityksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden mahdollisuutta opiskella aikuiskoulutustuella työnteon rinnalla tämä esitys pohjautuu työmarkkinakeskusjärjestöjen yksimieliseen aloitteeseen työmarkkinakeskusjärjestöjen yksimielisen aloitteen pohjalta on sosiaali ja terveysministeriössä valmisteltu esitysluonnos edistää palkansaajien mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen luomalla nykyistä paremmat mahdollisuudet työn ja opintojen yhteensovittamiseen ja uusien käyttäjäryhmien tuomiseen aikuiskoulutustuen piiriin erityisesti matalapalkka aloilta sekä selkeyttää myöskin hakijan kannalta aikuiskoulutustuen hakemista ja tuen ennakoitavuutta ja keventää aikuiskoulutustuen hallintoa

puhemies huomioon on otettava myös että pääministeri marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan aikuiskoulutustukea uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun

muutoksen toteuttamiseksi muutettaisiin aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksiä suoritettavaksi edellytettävien edellytettävien opintosuoritusten määrää tukikuukautta kohden tukikuukauden kulumista sekä aikuiskoulutustuen hakemista ja maksamista koskevia säännöksiä aikuiskoulutustuen perusteena oleva palkka laskettaisiin tukikuukautta edeltäneen työ virka tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä kahdentoista kuukauden ajalta maksuperusteisesti tukikauden aikana henkilön ansaitsema tulo otettaisiin huomioon aikuiskoulutustuen kanssa sinä kuukautena jonka aikana tulo maksetaan uudistuksessa muutettaisiin myös aikuiskoulutustuen laskentakaavaa palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemismenettelyä muutettaisiin kuukausittaiseen jälkikäteiseen hakemiseen pohjautuvaksi näin ollen hakija voisi ottaa paremmin huomioon todellisen toteutuneen opiskelunsa ja työntekonsa samalla tuen myöntäjä työllisyysrahasto voisi hyödyntää tulorekisteritietoja hakijalla olisi edelleen mahdollisuus saada etukäteen päätös tuen saamisen edellytysten täyttymisestä esityksen tavoitteena on myös edistää tulotietojärjestelmässä annetun lain mukaisen tulorekisterin käytettävyyttä aikuiskoulutustuen perusteena olevaa palkkaa ja määrää määriteltäessä aikuiskoulutustuen perusteena oleva palkka laskettaisiin tukikuukautta edeltäneen työ virka tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä kahdentoista kuukauden ajalta maksuperusteisesti lisäksi tehtäisiin täsmennettäviä muutoksia toimeenpanoa sekä yrittäjien aikuiskoulutustuen myöntämistä ja hakumenettelyä koskeviin säännöksiin myös opintotukilakiin ehdotetaan tehtäväksi täsmentäviä muutoksia näiden lakien on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat aikuiskoulutustukihan otettiin suomessa käyttöön vajaat kaksikymmentä vuotta sitten vuonna kaksituhattayksi tämä ministeri pekosen nyt esittelemä muutos on aikuiskoulutustuessa itse asiassa sen historian suurin ja ja monessa mielessä myös merkittävin viime vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tukea sai suomessa kaksikymmentäviisituhattaseitsemänsataayksi työntekijää tai tai yritystä ja tämä oli itse asiassa aikuiskoulutustuen historian ennätys näistä tuensaajista noin kolmannes oli nuoria kolmekymmentä viiva kolmekymmentäneljä vuotiaita noin kaksikymmentäviisi prosenttia eli neljännes kolmekymmentäviisi viiva kolmekymmentäyhdeksän vuotiaita ja tästä vanhemmat työntekijät ovat itse asiassa aika pienenä osana aikuiskoulutustuen käyttäjistä oikeastaan minun kysymykseni ministeri pekoselle kuuluisi miten itse asiassa saisimme keski ikäiset esimerkiksi miehet käyttämään tätä enempi se on se viesti mikä aika usein tulee ja varsinkin tämän työelämämurroksen aikana tästä voisi usein löytyä ratkaisu esimerkiksi siihen että löytyisi uutta osaamista osaamisen päivittämistä nimenomaan tämäntyyppisiä toimenpiteitä ehkä kaivattaisiin jatkossa lisää aikuiskoulutustukeen tulee siis muutoksia jotka parantavat työntekijöiden mahdollisuutta opiskella aikuiskoulutustuella työnteon rinnalla se on äärimmäisen hyvä ministeri pekonen kuvasi tuossa esittelypuheenvuorossaan laajasti tätä käytäntöä ja sitä mitä muutoksia tämä pitää sisällään eikä niihin pahemmin ole ole huomautettavaa ne vievät varmasti isossa kuvassa tätä parempaan suuntaan uskoisin että me jokainen olemme samaa mieltä siitä että opiskelun ja työn yhteensovittaminen ja osaamisen päivittäminen ovat kannatettavia asioita myönteistä on myös se että tulorekisteritiedot saadaan tässä jälleen käyttöön tulorekisteriä on tässä salissa käyttöönoton jälkeen usein moitittu mutta pikkuhiljaa sieltä alkaa löytyä myös näitä myönteisiä ratkaisuja ja tässä yksi sentyyppinen en voi olla puuttumatta siihen kun viime hallituskaudella vihreät tässä salissa varsin äänekkäästi puhuivat koulutusleikkauksista he moittivat varsin rajusti viime hallitusta koulutusleikkauksista ja nyt kun luin tämän esityksen niin edustaja viitasen oppositiokausilta tuttuun tapaan en voinut olla hämmentymättä sillä tässähän on kyse nimenomaan koulutusleikkauksesta

aikuiskoulutustuki pienenee keskimäärin noin seitsemänkymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa nykyisiin edunsaajiin verrattuna hämmästelen sitä että kun rahaa tältä hallitukselta on nyt kaikkeen muuhun löytynyt niin miksi ei näille aikuiskoulutukseen pyrkiville enää löydy kun tuossa asiaa hivenen selvitin niin niin tuli esille myös se että nyt ollaan oltu yksimielisiä nimenomaan tästä uudistuksesta sinänsä työelämän ja opiskelun yhteensovittamisesta mutta sitten on todettu että tämä leikkaus tähän tasoon saattaa vaikuttaa siihen että tämän käyttö tietyissä ryhmissä vähenisi ja tietysti kysyisin minkä takia tällä aikuiskoulutuksen sektorilla edelleen halutaan jatkaa koulutusleikkauksia tavoite sinänsä on oikea kannustaa osa aikaisen työnteon ja opiskelun yhdistämiseen aikaisempaa paremmin mutta tämä on siis tehty kustannusneutraalisti ja sehän tarkoittaa sitä että henkilötasolla tässä on siis kyse koulutusleikkauksesta

hieman yli neljänkymmenenkolmentuhannen opintotuen saajaa

ansaitsi yli vuositulorajan ja heille on nyt kela lähettänyt takaisinperintäpäätösehdotuksen eli meillä opiskelijoita rangaistaan ahkeruudesta tähän asiaan on puuttunut kansanedustaja heikki vestman tekemällään lakialoitteella jossa hän esittää että nostettaisiin näitä tulorajoja viidelläkymmenellä prosentilla ja itse asiassa täältä löytyisi rahoitus niin että ei tätä leikkausta tarvitsisi tänne aikuiskoulutuksen puolelle tehdä verotulot kasvaisivat opiskelijoiden työnteon lisääntymisen myötä enemmän kuin opintotuen menekki

herra puhemies mikään hallitus ei tee vain hyviä tai vain huonoja esityksiä ja päätöksiä kaikki hallitukset tekevät hyviä ja huonoja tämä hallitus tekee keskimäärin erittäin paljon parempia päätöksiä kuin edellinen hallitus täytyy edustaja heinosta kehua rehellisyydestä hän rehellisesti tässä kertoi että edellisen hallituksen kokoomuslaista opetusministeriä grahn laasosta saadaan kiittää tai haukkua aikuiskoulutuksen leikkaamisesta nimittäin edellisen hallituksen aikana aikuiskoulutuksen määrärahoja leikattiin kun kokoomus oli vartiovuorossa opetusministeriössä sen sijaan kuten itse kerroitte tämä esitys on kustannusneutraali tässä ei leikata määrärahoja toisin kuin te kokoomus teitte viime kaudella

olisi näin kuten kerrotte että voi nostaa itsensä suosta hiuksista vetämällä jos se toimisi totta kai se toteutettaisiin mutta ainakin ainakin virkamiehet joilta on laskelmia kerta toisensa jälkeen pyydetty ovat kyllä sitä mieltä että se maksaa ei tuo tuloja

arvoisa puhemies ottamatta kantaa siihen minkälaisia leikkauksia on tehty milläkin hallituskaudella sen verran haluan tarkentaa tätä lakia aikuiskoulutusetuuksista että toki tämä on pieni leikkaus kaikille niille jotka tällä hetkellä ovat olleet sen tuen piirissä mutta samaan aikaan tämän lain myötä aikuiskoulutustuen piiriin tulee iso joukko uusia ihmisiä joille tämä on selkeä henkilökohtainen parannus mutta on selvää että kun tämä kokonaisuus on toteutettu kustannusneutraalisti ja ja työmarkkinaosapuolten saavuttaman yhteisymmärryksen pohjalta ilman lisärahaa niin kyllä joillekin tämä tulee olemaan pieni leikkaus mutta samaan aikaan lukemattomille ihmisille iso parannus nykytilanteeseen verrattuna kun etenkin osa aikainen opiskelu on aiempaa

olen itse aikoinaan opiskellut aikuiskoulutustuella ja tiedän että kyllä siinä euroja ja pennejä venytetään asian valmistelusta kerrotaan valtiovarainministeriö suhtautuu kriittisesti ehdotukseen ministeriö tuo esiin että esitys vähentäisi täyden aikuiskoulutustuen määrää kaikissa tuloluokissa etuuden lasku olisi ehdotuksen mukaan pienimmillään alimmissa tuloluokissa saattaa olla että juuri näille pienituloisille etuuden alenema olisi erityisen merkittävä koulutuspäätöstä

opiskelemaan

kouluttautumaan mutta kuten valtiovarainministeriö toteaa kaikissa tuloluokissa leikkaantuu aikuiskoulutustuen määrä kysynkin ministeriltä ja hallituspuolueilta eikö teillä ollut ajatusta siitä että panostettaisiin enemmän koulutukseen kun tätä tukea laajennetaan ja uudistetaan kävikö tässä samalla tavalla kuin

puhemies tässä esityksessä oleellista on se että tämä on rakennettu siten että se kannustaa opiskellessa myös osa aikaisen työn tekemiseen kun meidän aikaisemmat mekanismit ovat johtaneet siihen että joko opiskellaan tai ollaan töissä se on tässä

kun me saamme laajemman joukon aikuiskoulutustuen piiriin niin se on esimerkiksi kun tässä viitattiin vaikkapa hoivavastuuseen äärimmäisen tärkeä asia koska sitä kautta me saamme myös niitä ihmisiä jotka eivät muutoin lähtisi kouluttautumaan elikkä nämä kaksi asiaa ovat ne keskeiset elementit jotka tekevät tästä oikeasti työllisyyttä edistävän ja esimerkiksi hoivapalveluja parantavan kokonaisuuden mutta kannattaa muistaa että meillä on hyvin monenlaisia opiskeluetuuksia meillä voi työttömyysturvalla

tavoitteena on luoda nykyistä paremmat mahdollisuudet työn ja opintojen yhteensovittamiseen ja uusien käyttäjäryhmien tuomiseen aikuiskoulutustuen piiriin ja erityisesti matalapalkka aloilla koska me tiedämme että aikuiskoulutustuki kuten yleensäkin aikuiskoulutus kohdentuu tällä hetkellä enemmän korkeasti koulutetuille henkilöille ja tähän meidän on saatava muutos tämä esitys lisää ja laajentaa aikuiskoulutustuen käyttöä ja se on tässä se tärkeä pointsi yhteiskunnankin kannalta tämä esitys on hyvä ja tarpeellinen mutta ei toki riitä tulevaisuuden koulutustarpeita ajatellen siksi on tärkeää että hallitus on käynnistänyt myöskin käynnistänyt myöskin laaja alaisen työn jatkuvan oppimisen uudistamiseksi ja tältä työltä odotan kyllä paljon
ministeri pekonen minuutti paikalta
arvoisa puhemies edustaja heinosen puheenvuorossa nousi esiin tärkeitä asioita tällä esityksellä on nimenomaan nyt tärkeä rooli siinä miten me saisimme aikuiskoulutustuelle uusia käyttäjiä nimenomaan iäkkäistä ja matalammin koulutetuista henkilöistä ja tässä on nyt arvioitu sitä että työnteon ohessa opiskelu olisi houkuttelevampaa ja siihen me nyt haluamme tällä esityksellä panostaa mutta ei tässä olla tekemässä nyt mitään leikkausta aikuiskoulutustukeen tätä tukea uudelleenkohdennetaan siten että tämä soviteltu tuki paranee monissa tapauksissa ja keskimääräinen tuki leikkaantuu hieman koska jatkossa opiskellaan useammin työn ohessa kuten edustaja filatov hyvin

tässä edustajat sarkomaa ja juvonen olivat huolissaan nimenomaan pienimmillä tuloilla olevien ihmisten asemasta mutta itse asiassa pienimmillä tuloilla olevien tuki leikkaantuu kaikista vähiten ja silloin myös kannustamme kaikista

arvoisa herra

uudesta ajattelusta jolloin meidän täytyy koko ajatteluamme vähän muuttaa siihen suuntaan että että me opimme koko elämän ajan meidän täytyy täydentää osaamistamme koko elämän ajan ja tässä nyt haasteena on se että me saamme sellaiset ihmiset liikkeelle jotka eivät muuten lähde

edustaja heinonen oli ihan oikeassa että miesten miesten saaminen mukaan on tosi tärkeää mutta uskon että että tämä lakimuutos vastaa osaltaan myös tähän kysymykseen nostaisin esille oecdn

tässä muutama viikko sitten

jatkuva oppiminen suomalaisessa työelämässä raportin jossa kannustaa suomea kehittämään jatkuvaa oppimista kokonaisuutena järjestö suosittelee että suomi monipuolistaisi aikuiskoulutuksen tarjontaa kehittäisi sitä vastaamaan työelämän tarpeita ja ohjaisi taloudellisilla kannusteilla ihmisiä päivittämään osaamistaan tämä tietysti liittyy siihen että työelämämme muutos on ennakoitua nopeampaa ja joka neljäs työtehtävä mahdollisesti muuttuu kahden seuraavan vuosikymmenen aikana eli tarvitaan myöskin ihan uudenlaista osaamista tulevaisuudessa uusi työ näillä näkymin syntyy kahdeksankymmentä prosenttisesti korkeakoulutusta vaativille aloille mutta samalla tarvitaan myös kädentaitajia joista on jo paljon pulaa tuolla maakunnissa tulevan kymmenen vuoden aikana meidän tehtävänämme on kouluttaa uudelleen noin miljoona suomalaista se ei kuitenkaan tarkoita sitä että tekisimme uusia tutkintoja siinäkin kohden meidän täytyy pikkuisen pyöräyttää tuota ajattelua uuteen asentoon vaan tarvitaan lyhyempiä täsmämuuntoja täydennyskoulutuksia tämä lakiesitys mielestäni edistää sitä että saadaan esimerkiksi ikääntyvät työntekijät tekemään työtä sen eteen että pysyvät osaamisessa mukana ja matalasti koulutetut innostuvat jatkuvasta oppimisesta

on syytä myös muistaa se että me opimme niin koulutuksessa itse työssä työtä tekemällä toisiltamme kuin harrastuksissa ja yksi näkökulma tähän jatkuvaan oppimiseen jota tämäkin lakiesitys kaikin tavoin pyrkii edistämään on se että me haluamme itse kukin ottaa vastuun siitä että me osaamme ja myöskin vastaamme itse haasteisiin meillä on vielä pikkuisen matkaa sinne seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyteen yksi pilkku kuusi prosenttia ja tällä matkalla me tarvitsemme myös tämän lainmuutoksen ja sen mahdollistamat toimenpiteet ja kannustimet arvoisa puhemies sen vuoksi kannatan tätä lakimuutosta

arvoisa puhemies pyritään vastaamaan

edellytysten parantaminen käsittelyssä oleva lakiesitys aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain muuttamisesta edistää palkansaajien mahdollisuutta samanaikaiseen työntekoon sekä aikuiskoulutustuella ja näin ollen vahvistaa hallituksen tavoitetta panostaa ihmisten jatkuvaan oppimiseen uudistus tulee parantamaan myös osa aikaisen opiskelun ja työnteon yhdistämistä koska erityisesti pienillä tuloilla voi olla vaikea jättäytyä pelkälle aikuiskoulutustuelle osa aikaisen työn yhdistämisen parantaminen helpottaa nimenomaan pienituloisten mahdollisuutta kouluttautua aikuiskoulutustukea saa tällä hetkellä noin kaksikymmentäviisituhatta suomalaista nykytilanteen ongelmakohtia ovat olleet erityisesti sovelletun tuen käytön monimutkaisuus tällä hetkellä tukea voi saada vain päätoimiseen opiskeluun joka on tutkintoon johtavaa tai ammatillista lisä tai täydennyskoulutusta tällä hetkellä aikuiskoulutustuki kohdentuu pitkälle korkeakoulutetulle työvoimalle ja pääsääntöisesti naisille hallituksen esityksen tavoitteena on kannustaa kaikkia osaamisen kehittämiseen myös mahdollistaa nyt aliedustettuja matalapalkka aloilla olevia ihmisiä täydennys ja jatkokouluttautumaan uudistus myös antaa joustoa erilaisissa tilanteissa oleville ihmisille kokoaikaisissa opinnoissa oleville opintopisteiden vaatimus olisi neljä opintopistettä kun taas työn ohessa opiskellessa voi käyttää myös puolikkaita tukikuukausia ja opintovaatimus on tällöin kaksi opintopistettä

riittävän tason turvaamista mistä tässä jo vähän aloiteltiin keskustelua uudistus on toteutettu kustannusneutraalisti ja työmarkkinaosapuolten saavuttaman yhteisymmärryksen pohjalta ja on hyvä alku jatkuvan oppimisen edellytysten parantamiselle

arvoisa herra puhemies

jatkuva oppiminen onkin noussut yhä enemmän esille toiset uusista taidoista ja tiedoista tiedoista ovat omaksuttavissa nopeasti toiset taas vaativat pidempiaikaista paneutumista emme voi automaattisesti olettaa että ihmisillä olisi päivätyön lisäksi voimavaroja jatkokouluttautumiseen on mahdollistettava voimavarojen siirto töistä tarvittaessa koulutukseen aikuiskoulutustuki on osa ratkaisua aikuiskoulutustukea voidaan myöntää jo pidempään työelämässä olleille sen tavoitteena on tukea omaehtoista opiskelua ja edistää kouluttautumista aikuiskoulutustuki auttaa pysymään töissä keskellä nykyistä työnmurrosta puhemies tilastojen mukaan aikuiskoulutustukea on käytetty enemmän korkeammin koulutettujen ja parempituloisten työntekijöiden keskuudessa hallituksen tavoitteena on että myös matalammin koulutetut ja matalapalkka alojen työntekijät pystyisivät osallistumaan nykyistä paremmin työuran aikana opintoihin ja lisäämään osaamistaan työnteon ohessa

aikuiskoulutustuella opiskelun ja töiden yhteensovittamista hallituksen esityksessä aikuiskoulutustuen määräytymistä koskevia laskentakaavoja ehdotetaan muutettavan työmarkkinakeskusjärjestöiltä tulleen yksimielisen aloitteen mukaisesti

aliedustettuina olevat ryhmät koulutuksen piiriin saamme kiistatta lisää osaamista ja vaikutuksia vaikutuksia myös työllisyysasteen myönteiseen kehitykseen

arvoisa herra puhemies arvoisat edustajat työllisyysrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea voi siis saada työntekijä joka jää työstään palkattomalle opintovapaalle tätä etuutta saa vuosittain yli kaksikymmentäviisituhatta työntekijää ja vuositasolla etuudesta aiheutuvat menot ovat noin kaksisataa miljoonaa euroa hallituksen esityksen tarkoituksena on muuttaa aikuiskoulutusetuuksista annettua lakia ja opintotukilakia ja esitys pohjautuu sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen yksimieliseen aloitteeseen että marinin hallituksen hallitusohjelmaan esityksen lähtökohtana on aikuiskoulutustuen uudistaminen niin että työn ja opiskelun yhteensovittamista tuetaan no mitä tällä uudistuksella tavoitellaan tavoitteena on parantaa nimenomaan työntekijöiden mahdollisuutta opiskella aikuiskoulutustuella työnteon rinnalla ja edistää palkansaajien mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen luomalla nykyistä paremmat mahdollisuudet työn ja opintojen yhteensovittamiseen ja uusien käyttäjäryhmien tuomiseen aikuiskoulutustuen piiriin erityisesti juuri matalapalkka aloilta uudistuksella pyritään myös selkeyttämään tuen hakemista ja ennakoitavuutta sekä keventämään aikuiskoulutustuen hallintoa arvoisa puhemies ministeri pekonen hyvin kuvasi erinäisiä tuen määräytymisperusteita ja ja muita aikuiskoulutustukeen tulevia muutoksia haluan kuitenkin paria kohtaa vielä alleviivata tukikauden aikana edelleen henkilön ansaitsema tulo otettaisiin huomioon aikuiskoulutustuen kanssa sinä kuukautena jolloin tuki maksetaan kuitenkin on huomioitava että palkkatulot tukikuukauden aikana vähentäisivät aikuiskoulutustuen määrää nykyistä tilannetta vähemmän muutoksen tavoitteena on olla kustannusneutraali mistä johtuen myös keskimääräinen aikuiskoulutustuki pienenisi noin seitsemänkymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa nykytasoon verrattuna keskimääräinen tuki oli vuonna kaksituhattayhdeksäntoista noin tuhatneljäsataa euroa kuitenkin haluan tässä kohtaa korostaa että sovittelusääntöihin esitetyt muutokset puolestaan korottavat aikuiskoulutustukea erityisesti niillä tuensaajilla jotka eivät vähennä merkittävästi näin ollen uudistuksen perimmäinen tavoite kannustaminen osa aikaisen työnteon ja opiskelun yhdistämiseen todellakin toteutuu arvoisa puhemies on selvää että aikuiskoulutustukeen tehtävät muutokset eivät yksistään riitä ratkaisemaan työuran aikaiseen oppimiseen liittyviä haasteita avainasemassa ovat koulutuksen järjestäjien koulutustarjonta ja koulutuksen järjestämistavat erityisesti työntekijöiden osa aikaisen opiskelun mahdollistamisessa myös osaamistarpeiden tunnistaminen on hyvin keskeistä hallituksen esityksen keskeisimmät tavoitteet ovat siis työllisyyden lisääminen työn ja opiskelun yhdistämistä edistämällä edistämällä sekä matalasti koulutettujen sekä matalapalkka aloilla työskentelevien työntekijäryhmien kouluttautumisen lisääminen nämä ovat tärkeitä päämääriä pääsääntöisesti aikuisille suunnattu ammatillinen koulutus on rakennettu toteutettavaksi työn ohessa osa aikaisesti ja näin ollen osa aikaisen tuen parantaminen edistää yksilöiden mahdollisuuksia opiskella on myös huomioitava että läheskään kaikilla ei ole varaa jäädä kokopäiväiseksi opiskelijaksi koska tuki ei riitä elinkustannuksiin nyt tätä helpotetaan tätä hallituksen esitystä joka kannustaa jatkuvaan oppimiseen on

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys liittyy osin myös jatkuvan oppimisen edistämiseen jonka selvitystyötä on tehty jatkuvan oppimisen työryhmässä esityksestä annetuista lausunnoissa on hieman huolestuttavaa että valtiovarainministeriö suhtautuu kriittisesti ehdotuksiin ja tuo esiin että esitys vähentäisi täyden aikuiskoulutustuen määrää kaikissa tuloluokissa myös työ ja elinkeinoministeriön mukaan ehdotettu sääntely olisi ristiriidassa houkuttelemaan nimenomaan matalapalkka aloilla työskenteleviä työn ja opiskelun yhteensovittamiseen tukijärjestelmän kokonaisvaltainen tarkastelu on kuitenkin mielestäni järkevää ja elin erittäin kannatettavaa onkin hyvä asia että lain täytäntöönpanoa ja vaikutuksia aikuiskoulutustukeen tullaan seuraamaan lain voimaantulosta alkaen esitetyt muutokset uudistaisivat aikuiskoulutustuen hakemisen ja myöntämisen prosesseja merkittävällä tavalla verrattain lyhyellä aikataululla toisaalta esityksen vaikutuksissa ei ole mitään selkeää näyttöä että se ratkaisisi nykymallin ongelmat tuen määrää kohtuullistavat muutokset eivät välttämättä riitä estämään aikuiskoulutustuen kokonaismenojen kasvua ja asettavat näin koko tukijärjestelmän kestämättömälle pohjalle tämän lisäksi täyden koulutustuen lasku kaikissa tuloluokissa saattaa iskeä erityisesti matalapalkka aloilla työskentelevien opiskeluhaluihin edustaja kivisaari onko tämä kuitenkin leikkaus

arvoisa puhemies hallituksen esityksen tavoite on edistää työn ohessa kouluttautumista mutta pitäisi tässäkin kysyä miten sitten työnantajat suhtautuvat siihen että teet osa aikaista päivää heidän pitäisi sitten palkata siihen osa aikainen työntekijä mutta jos siinä tarvitaan ammattitaitoista henkilöä niin se voi olla vaikea saada siihen liukuhihnalle tai pajalle tekemään osa aikaista työtä

aikuiskoulutustuelle kerta on vaasan yliopistossa kirjoilla ja asuu lahdessa joutuu olemaan siellä päiviä aina niin ei se työn ohessa onnistukaan helposti se koulutuspaikka ei ole enää lähellä tällähän nyt kumminkin kannustetaan siihen työn ohessa tekemiseen ja ei kannusteta kokoaikaiseen opiskeluun tässä tulee paljon ongelmia tulevaisuudessa ajatellaan että pitäisi työn ohessa tehdä nykypäivänä työ on monesti henkisesti ja fyysisesti raskasta ei välttämättä voimat riitä samaan aikaan opiskeluun pitäisi antaa mahdollisuus tai onhan se mahdollisuus että opiskelet kokoaikaisesti mutta nyt siitä rangaistaan ja halutaan että teet kahta hommaa samaan aikaan

arvoisa puhemies työelämän muutos edellyttää jatkuvaa ja elinikäistä oppimista sellaisia työtehtäviä ei enää kovin paljon ole joissa voisi ajatella pärjäävänsä ilman jatkuvaa uusien asioiden opiskelua työelämän tueksi tarvitaan monenlaisia opiskelun opiskelun ja oppimisen muotoja ammattitaitoa voi ylläpitää ja uusintaa työpaikalla järjestettävällä koulutuksella mutta lisäksi tarvitaan työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua joko kokopäiväisesti mutta yhä enenevässä määrin myös työn ohella toteutettuna tämän lakiesityksen tarkoituksena on parantaa työn ja opiskelun yhteensovittamista aikuiskoulutustukea uudistamalla aikuiskoulutustuki on työllisyysrahaston maksama etuus työntekijälle joka jää työstään palkattomalle opintovapaalle aikuiskoulutustukea käyttää vuosittain ihmistä aikuiskoulutustuen toivotaan auttavan omalta osaltaan työllisenä pysymistä nykyisessä jatkuvassa työn murroksessa tavoitteena on luoda nykyistä paremmat mahdollisuudet työn ja opintojen yhteensovittamiseen ja uusien käyttäjäryhmien tuomiseen aikuiskoulutustuen piiriin erityisesti matalapalkka alalla tällä hetkellähän aikuiskoulutustuki kuten kaikki aikuiskoulutus kohdentuu enemmän korkeasti koulutetuille henkilöille eli niille joilla on jo ennestään paljon koulutusta he hakeutuvat myös täydennyskoulutukseen kaikkein eniten ja ne joilla on vähän koulutusta käyttävät kaikkein vähiten täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia lisäksi tällä esityksellä halutaan selkeyttää aikuiskoulutustuen hakemista ja tuen ennakoitavuutta sekä keventää aikuiskoulutustuen hallintoa kuten täällä on todettu niin tämä esitys on kustannusneutraali minkä vuoksi esityksessä ehdotetaan myös sellaisia muutoksia jotka myös alentavat joidenkin ryhmien etuutta nykytilaan verrattuna esimerkiksi sosiaali ja terveysalalla aikuiskoulutustuella on yleisesti opiskeltu täysimääräisesti opintovapaalla ja tämän lakiesityksen mukaan

näiden henkilöiden kohdalla aikuiskoulutustuki laskee jonkun näissä lausunnoissa kritisoinut tätä ja minä ymmärrän erittäin hyvin tämän tehyn kritiikin sillä aikuiskoulutustuki on ollut erityisesti tehyn jäsenille tärkeä väylä kokopäiväiseen tavoitteelliseen opiskeluun ja tämä tuen laskeminen voi vaikuttaa opiskeluun hakeutumisen motivaatioon

olen iloinen siitä että

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies euroopan rahoitus ja vakuutusalan valvontaviranomaisten toimintaa koskeva uudistus on ollut vireillä eussa vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista ja sen yhteydessä euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet joulukuun lopussa kaksituhattayhdeksäntoista muun muassa vakuutusyrityksiä koskevan niin sanotun solvenssi kaksi direktiivin muutosdirektiivin

yhteistoimintafoorumin perustamisesta ja osallistua sellaisen toimintaan jos sen perustaa euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen tai toinen kansallinen valvoja kyse on melko harvinaisesta yhteistyön muodosta samalla ehdotetaan vakuutusyhtiölakiin muutamia muita lähinnä teknisiä tarkennuksia muutoin esityksen toisena pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin muutetut säännökset vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa vakuutusmeklareiden vastuuvakuutuksen vähimmäismäärää ehdotetaan tarkistettavaksi inflaatiokorjauksella siten että kansallisen lainsäädännön vaatimukset vastaavat eu säännöksiä
arvoisa puhemies tässä on kysymys pitkälti hyvin teknisluontoisista asioista ja nimenomaan solvenssi kaksi direktiivin direktiivin soveltamisesta ja implementoinnista suomalaiseen lainsäädäntöön mutta täällä kiinnitti huomiota tämä vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimusten täydentäminen suomalaisessa lainsäädännössä eurooppalaista vastaavalle tasolle

olisin kysynyt kun julkisuudessa on ollut keskustelua siitä onko erään suomalaisen vakuutusyhtiön toimitusjohtajan pätevyys tarpeeksi hyvä ja nimenomaan tämä hänen vakuutusmatemaattinen taustansa onko meillä suomessa siis lainsäädännöllä säädetty myöskin näitten toimitusjohtajien pätevyydestä vai onko se pelkästään tällaista että vakuutusvalvontaviranomainen kiinnittää huomiota siihen että mahdollisesti henkilön henkilön taustassa ei ole tarpeeksi paljon jotakin tietyntyyppistä koulutusta tai tietyntyyppistä työkokemusta mihin on perustunut tämä julkisuudessakin esillä ollut ollut näkemys että henkilön kohdalla nimitystä ei voitu toteuttaa vaan hän joutui jonkunlaiselle täydennyskoulutuskurssille nyt huomaan että täällä nimenomaan näitä vakuutusmatemaatikkoja kyllä tarkastellaan ja asetetaan tietyt vaatimukset mikä tuntuukin ihan järkevältä koska he ovat niitä niitä jotka todellakin sitten vastaavat siitä että vakuutusyhtiöitten jälleenvakuutusarvot ovat tarpeeksi hyvät ja että vakuutusyhtiöllä on aina aina talous kunnossa onko todellakin näin että myöskin toimitusjohtajille on tällaisia erityisiä vaatimuksia

arvoisa puhemies nyt minun täytyy kyllä tunnustaa että edustaja essayahin kysymys on hyvin yksityiskohtainen enkä siihen osaa suoriltaan vastata mutta otan asiasta selvää ja palaan tähän edustajan kysymykseen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies lakiesityksessä palautetaan eräitä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kumottuja työnantajan ilmoitusvelvoitteita työvoimapolitiikan ennakoitavuuden lisäämiseksi lain luonteen vuoksi valiokunnan lausunto on lyhyt koska lakimuutoksen vaikutukset ovat verrattain vähäisiä ja ne ovat jo hyvin tiedossa vuotta seitsemääntoista edeltäneen tilanteen pohjalta tästä syystä valiokunta ehdottaa lakiesityksen hyväksymistä muuttamattomana mutta huomauttaa samalla että pitkäjänteinen yritystoiminta edellyttää vakaata säädösympäristöä ja lainsäätäjän tulisikin sen vuoksi välttää kovin tiheitä muutoksia

arvoisa puhemies tästä esityksestä hallitus on saanut lausuntoja yhteensä yksitoista kappaletta ja suurella suurella osalla lausujista ei ei ole ollut huomautettavaa esityksestä huomasin että suomen yrittäjien lausunnossa korostettiin lainsäädännön kehittämisen johdonmukaisuuden vaatimusta ja sitä että esitettäville muutoksille tulisi aina voida esittää selkeät ja erityisen painavat perusteet

ovat aivan keskeisiä

ulkopuolelle jäävät suomen pk yritykset työllistävät noin neljäsataatuhatta työntekijää niissä syntyy jatkuvasti uutta kasvua ja uusia työpaikkoja tämän takia olisin katsonut hyväksi jos hallitus olisi paremmin huomioinut myöskin palautteen

arvoisa puhemies kovin usein ei työmarkkinaosapuolelta suomen yrittäjät mukaan lukien näinkään yksimielistä lausuntokimaraa saada kuin tämän esityksen yhteydessä ollaan saatu yrittäjätkään vaikka olivat nihkeitä sille eivät nyt kovin tiukasti vastustaneet kuitenkaan on totta että lakiesityksen muuttamisen on hyvä olla aina perusteltua mutta merkittävien ja painavien syiden tulee olla enemmän merkittäviä ja enemmän painavia silloin kun on kysymys isosta muutoksesta nyt kun on kysymys hyvin pienestä ja harvoin aktualisoituvasta työnantajavelvoitteesta josta ei voida katsoa olevan merkittävää haittaa merkittäviä isoja vaikutuksia kenellekään ja josta kuitenkin voidaan katsoa myös niiden niiden järjestäytymättömien yritysten hyötyvän onhan kaikkien kaikkien rekrytoivien tahojen etu että te toimisto pystyy valmistautumaan tuleviin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies todellakin hallituksen esitys koskee puolustusmateriaalialaa koskevaa yhteistyösopimusta ja maantieteellisesti pohjoismaita tämä on ongelmaton asia ja valiokunta oli yksimielinen itselle tämä asia on sillä lailla läheinen ja tärkeä että puolustusselonteko tehtiin viime vaalikaudella ja olin siinä työssä varajäsenenä mukana puolustusselonteossa todettiin nimenomaan että materiaaliyhteistyö pohjoismaiden kesken on tärkeää ja sitä pitää syventää toinen yhteistyötaho on euroopan unioni ja kolmas on sitten nato myös valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostossa jossa olin jäsenenä viime vaalikauden kiinnitimme tähän asiaan huomiota nimenomaan siitäkin näkökulmasta että että hankintoja voitaisiin tehdä yhdessä pohjoismaiden kesken sopimuksella edistetään puolustusalan huoltovarmuutta sopii erinomaisesti pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön ja sen edistämiseen ja se lisää puolustusmateriaalialan puolustusmateriaalialan yhteistyömahdollisuuksia se mihin kannattaa vielä kiinnittää huomiota sitä ei tässä mietinnössä taida olla mutta ainakin hallinto ja turvallisuusjaostossa kiinnitettiin huomiota siihen on se että isommat yhdessä tehdyt hankinnat esimerkiksi ammusten osalta tarjoavat mahdollisuuden kustannussäästöihin eli samalla rahalla saadaan enemmän tavaraa tai sitten sama määrä tavaraa saadaan pienemmällä rahasummalla

arvoisa puhemies olen mukana tuossa ulko ja turvallisuus sekä puolustuspoliittisten selontekojen seurantaryhmässä ja todellakin tämä pohjoismainen yhteistyö siellä myöskin nousee esille erityisesti jos ajatellaan näitä materiaalihankintoja yhteistyötä siellä siinä varmasti on kehittämistä huoltovarmuuden kannalta tämä asia on tärkeä ja niin kuin tuossa edellä edustaja kiuru totesi yhteishankintoja voidaan varmasti tietyissä materiaalihankinnoissa tehdä meillä on kuitenkin menneisyydessä esimerkki siitä että tällainen yhteishankinta aikomus voi voi mennä hyvinkin monimutkaiseksi muistelen näitä helikopterihankintoja joissa loppujen lopuksi oli paljon erilaisia näkemyksiä siitä mitä mikin maa halusi ja minkätyyppisiä koptereita haluttiin ja mitä sinne itse kukin olisi sitten halunnut sisällyttää eli sitten loppujen lopuksi hyvinkin tällaisten spesifisten maakohtaisten toiveitten kustannushyötyjä saavuteta mutta on varmasti paljon semmoista niin sanottua bulkkitavaraa jota jota pystytään kyllä tekemään edullisemmin kun tällaisiin yhteishankintoihin hyvissä ajoin ja yhteisesti varaudutaan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

puhemies tässä hallituksen esityksessä siis ehdotetaan hyväksyttäväksi uusi säännös arviointikeskuksen tiedonsaantioikeudesta ehdotuksen mukaan siis arviointikeskuksella on oikeus saada arviointinsa kohteena olevilta riittävät tiedot lakisääteisen arviointitehtävän hoitamiseksi arviointikeskushan tuottaa merkittävää arviointiin perustuvaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä varten arviointikeskuksen arviointien yksi keskeinen tavoite on osaltaan lisätä erilaisten oppijoiden tasa arvon yhdenvertaisuuden sekä lapsen edun toteutumista on siis tärkeää että tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja esimerkiksi vammaisten lasten ja nuorten opetusjärjestelyt ja oppimistulokset voidaan tarkoituksenmukaisesti arvioida puhemies on kuitenkin selvää että lakisääteistä arviointitehtävää pohdittaessa tulee aina myöskin arvioida onko arkaluonteisten tietojen käsittelyllä riittävän painavat perusteet ja onko tietojenkäsittely oikeassa suhteessa yksilön oikeuksiin nähden tällainen täsmällinen säännös johon sivistysvaliokuntakin esitti kannanottonsa antaa tietojen luovuttajalle paremman mahdollisuuden arvioida pyyntöä laillisten laillisten edellytysten pohjalta puhemies hallituksen esityksen perusteluissa on useammassa kohdassa siis tarkennettu että arviointikeskukselle luovutettu oikeus ei mahdollista tiedon saamista tuen taustalla olevista esimerkiksi lääketieteellisistä arvioista

tai muista oppilashuollon palveluiden asiakirjoista puhemies mielestäni tämä lakiesitys siis pyrkii suoraviivaistamaan ja selkeyttämään tiedonsaantioikeuksia jotka palvelevat hyvää ymmärrystä kasvatus ja opetusmaailmasta tässä mielessä tämä on erinomainen lakiesitys ja hyvin kunniakas sellainen

arvoisa herra puhemies minulla ei ole tähän kansallisesta kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamiseen mitään erityistä sisällöllistä huomauttamista mutta palaan siihen mitä lähetekeskustelussa otin tämän asian osalta esille silloin muistelin sitä että kun tämä karvi perustettiin niin se sijoitettiin jyväskylään suomen ateenaan josta sivistys josta sivistys on lähtenyt koko maahan ehkä edustaja essayah tuleva pääkaupunkikin mutta ei vielä tuolloin lähetekeskustelussa todellakin peräänkuulutin sitä

että kun on tällainen hallitus jossa myös esimerkiksi keskusta on mukana niin valiokunta voisi tämän yksikön toimielimen sijoituspaikkaa ja ja lähteä siitä että se palautettaisiin kokonaisuudessaan jyväskylään siellä on osa tästä toiminnosta mutta pääosa taitaa olla tuossa postitalossa keskellä helsinkiä miksi ihmeessä tällaisen yksikön pitää olla keskellä helsinkiä täällä ruuhkaisessa suomessa paljon paremmin se sopisi jyväskylään olisin toivonut että valiokunta olisi tähän ottanut kantaa mutta näin ei tapahtunut joudun vetämään sen johtopäätöksen että lähetekeskustelussa käytävällä keskustelulla ei valitettavasti aina ole vaikutusta itse valiokunnan työskentelyyn olen pahoillani mutta vetoan erityisesti keskustaan että nyt olisi ollut paikka hajasijoittaa alueellistaa toiminta joka sopisi erittäin hyvin sellaiseen suomen tärkeimpään kasvatukselliseen opettajankoulutukseen liittyvään kaupunkiin kuin jyväskylä monessa muussa asiassa varmaan löytyy hyviä sijoituspaikkoja muualta

arvoisa herra puhemies taidan olla täällä salissa ainoa joka olen siellä sivistysvaliokunnan jäsenenä ja niin

myöskin ainoa keskustalainen mutta tässä on on ihan leveät hartiat hartiat sitä tonttia kantaa ja toden totta keskusta on alueiden suomen edustaja ja siinä mielessä edustaja kankaanniemi vetoaa vetoaa aivan oikein silloin keskustaan sivistysvaliokunnan vähän niin kuin toimeksiantona oli totta kai pureutua tähän lakiesityksen sisältöön toimeksianto ei yltänyt yltänyt tässä kohtaa keskusteluun toimipaikasta mutta totta kai edustaja kankaanniemi arvokkaalla tavalla ja positiivisella tavalla nostaa jyväskylää esiin ja se on aina hyvä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön yksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta
arvoisa puhemies tämän sekä seuraavan asiakohdan asian osalta tuolla valtiovarainvaliokunnan verojaostossa todettiin että ne ovat sinällänsä riidattomia asioita ja ne kuuluu päivittää ajantasaisiksi siten kuin nuo sopimuksen sopimustekstit ovat sinällänsä asioihin ei sisälly mitään erimielisyyksiä mutta aika ajoin nämä verosopimukset tulee saattaa myöskin tekstiosiltaan ajan tasalle

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimusten irtisanomisista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa puhemies niin kuin tuossa edellä totesin niin tämäkin esitys hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa täysin yksimielisesti ja tuossa ehkä kiinnittää huomiota se että kyseessä ovat pienien niin sanottujen saarivaltioitten kohdalla irtisanottavat sopimukset koska nämä oecdn kattavammat verosopimukset ovat tässä tilanteessa toimivammat ja siitä nämä muutokset

arvoisa puhemies tässä aikuiskoulutusetuuksista annetussa esityksessä on paljon hyvää aihe on tärkeä mutta herättää myös huolta ja kysymyksiä kuten edustaja heinonen jo puheessaan totesi tämähän tosiasiassa leikkaa etuuksia tältä momentilta mutta toisaalta laajentaa mahdollisuuksia ottaa tätä tukea vastaan mikä tietenkin on ehdottomasti kannatettava asia huolia kuitenkin esittävät monet tahot kuten suomen yrittäjät arene ry ja niin edelleen suomen yrittäjät ilmoittaa kantavansa erityistä huolta siitä että tuen määrää kohtuullistavat muutokset eivät riitä estämään aikuiskoulutuksen kokonaismenojen kasvua ja asettavat näin koko tukijärjestelmän kestämättömälle pohjalle tämä huoli pitää ottaa vakavasti siksi yrittäjät ovat esittäneet että aikuiskoulutustuen tukisummia tarkastettaisiin vielä esitetystä lisäksi tukisummia olisi kohtuullistettava esitettyä progressiivisemmin eli siten että lasku on suhteellisesti selvästi suurempaa tulojakauman yläpäässä ja keskivaiheilla kuin jakauman alapäässä tämä vastaisi uudistuksen tavoitteisiin lisätä tuen käyttöä matalammin koulutettujen ja palkattujen piirissä mitä ministeri pekonenkin puheenvuorossaan peräänkuulutti myös ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto arene ry huomauttaa että aikuiskoulutustuen myöntämisen perusteet eivät ole tässä esityksessä linjassa korkeakoulujen rahoitusmallissa vaadittavien opintojen etenemisen kanssa

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettaviksi aikuiskoulutusetuuksista annettua lakia ja opintotukilakia hallitus kertoo tehneensä arvion esityksen vaikutuksista kysyn vain miten pk yrittäjiä on kuultu tässä prosessissa aikaisemmassa keskustelussa tänään muistaakseni kohdassa viisi kun käsiteltiin työaikalakiin kuuluvia asioita vasemmistoliiton kontula sanoi kun peräänkuulutin saman että miksei suomen yrittäjien lausuntoa ole huomioitu että se kritiikki oli niin lievä ettei meidän kannata nyt menettää yöunia arvoisa puhemies kyse siitä miten hyvin me nukumme mutta kun me teemme sellaista lainsäädäntöä joka koskee työelämää ja yrittäjiä niin kannattaa olla huolissaan myöskin miten yrittäjät jaksavat ja mitä heidän yöuneen kuuluu hallitus kertoo kyllä tehneensä arvion esityksen vaikutuksista mutta mitä tulee yritysvaikutusten arviointiin tekstissä on vain kaksi tekstiriviä siteeraan esityksen tavoitteena on edistää tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen tulorekisterin käytettävyyttä aikuiskoulutustuen maksamisessa millä samaan aikaan vähennetään myös työnantajien hallinnollista taakkaa hyvä näin mutta suomen yrittäjät on yksi niistä järjestöistä joka on antanut lausuntonsa suomen yrittäjät pitää merkittävänä puutteena muun muassa sitä että yrittäjään ei esitetä sovellettavaksi palkansaajan aikuiskoulutustukeen ehdotettavaa viidenkymmenen prosentin sääntöä tukikuukauden kulumisesta tilanteessa jossa ansionalenema on enintään viisikymmentä prosenttia suomen yrittäjien mukaan tämä asettaa palkansaajat ja yrittäjät täysin erilaiseen asemaan myös yrittäjillä on oltava mahdollisuus töiden ja opintojen yhteensovittamiseen aikuiskoulutustuella suomen yrittäjät esittävät lisäksi että myös työttömäksi jääneellä palkansaajalla tai yrittäjällä pitäisi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea samoilla ehdoilla kuin mitä sitä tällä hetkellä myönnetään työssä olevalle henkilölle tämä tarkoittaisi käytännössä että voimassa olevan työsuhteen tai yrittäjäsuhteen sekä opintovapaalle jäämisen ehdoista luovuttaisiin lisäksi suomen yrittäjät pitää erityisenä puutteena sitä että esitys ei ota kantaa siihen miten aikuiskoulutustuen tunnettuutta nykyisin sen käyttäjäkunnissa aliedustetuissa työntekijä ja yrittäjäryhmissä pitäisi vahvistaa

arvoisa puhemies toistan mitä sanoin aikaisemmassa debatissa valtaosa työnantajayrityksistä ei kuulu työnantajaliittoihin suomen noin yhdeksästäkymmenestätuhannesta työnantajayrityksestä vain hieman päälle kaksikymmentä prosenttia kuuluu työnantajaliittoon mutta suomen pk yritykset eli työnantajaliitoista ulkopuolelle jäävät yritykset työllistävät silti neljäsataatuhatta työntekijää ja niissä syntyy jatkuvasti uutta kasvua ja uusia työpaikkoja

esityksen muuttamiselle kysyn ministeriltä miksi suomen hallitus suhtautuu melkein aina näin ylimielisesti suomen yrittäjien lausuntoihin miksi hallitus asettaa taas kerran pk yrittäjät eriarvoiseen asemaan

puhemies spontaani puheenvuoro edustajakollega östman piti erinomaisen puheenvuoron meillä on suomessa karkeasti noin kaksisataakahdeksankymmentätuhatta yritystä ja muistini mukaan yksinyrittäjiä parisataatuhatta satakahdeksankymmentätuhatta yksinyrittäjää se on merkittävä ryhmä suomalaisessa yhteiskunnassa jos ajatellaan että siitä sadastakahdeksastakymmenestätuhannesta yrittäjästä esimerkiksi kymmenen prosenttia innostuisi palkkaamaan sen ensimmäisen työntekijän sinne niin puhutaan kahdeksantoistatuhannen ihmisen harppauksesta ja se että tällaisen askeleen uskaltaa ottaa on monesti siitä kiinni että on sitä ajantasaista osaamista on koulutusta pystyy menemään sen oman laatikon ulkopuolelle ja näkee mahdollisuuksia ulkopuolelle koulutus vertaistuki yrittäjäjärjestöt tämäntyyppiset ratkaisut ovat niitä keinoja joilla ikään kuin pystyy haastamaan itseänsä näkemään uusia mahdollisuuksia käyttämään luovuutta luovuus on sitä että pystyy yhdistämään erilaisia asioita uutta luovalla tavalla niin että ei sitoudu vanhoihin malleihin tämä oli erinomainen erinomainen puheenvuoro jotenkin välillä tuntuu että yrittäjät nähdään jotenkin jo toisen luokan kansalaisina ja vähän outoina ja ihmeellisellä tavalla suhtaudutaan en nyt sano että tässä niin on tapahtunut mutta mutta yrittäjiä kannattaa kannattaa kuulla pitää myös muistaa se että merkittävä osa yrittäjistä varsinkin yksinyrittäjistä tekee todella pienellä palkalla

menee niin kuin köyhyysrajojen alle siinä on paljon tekemistä ja ja koulutus on yksi tapa millä tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin

minuuttia puhemies ensiksi täytyy todeta eduskunnalle että olemme käyneet mielestäni erittäin arvokasta ja hedelmällistä keskustelua liittyen tähän ja siihen uudistukseen mitä olemme tekemässä olen iloinen siitä että tämä on herättänyt näin paljon keskustelua ja erilaisia huomioita puhemies aloitan tästä loppupäästä edustajat östman ja kiuru olivat huolissaan siitä että hallitus ei kuule yrittäjiä minä en ole kanssanne samaa mieltä kyllä me kuulemme yrittäjiä ja olemme lukeneet myöskin yrittäjien lausunnot mitä tulee tähän aikuiskoulutustuen uudistukseen aikuiskoulutustuen maksaa työllisyysrahasto joten mielestäni on myöskin ihan luontevaa että tässä vaiheessa tämä menee sinne palkansaajapuolelle mutta on aivan päivänselvää että yrittäjien opintomahdollisuuksia tulee tarkastella erityisesti tässä sosiaaliturvan uudistustyössä jota nyt parlamentaarisesti pääsemme pääsemme tässä piakkoin tekemään ja siinä sitten voimme erityisesti kiinnittää huomiota myöskin tähän tärkeään kysymykseen jonka nostitte täällä

tarkoitus on näitä kannustinloukkujakin purkaa tuossa samaisessa komiteatyössä mitä tulee sosiaaliturvan uudistamiseen ja ja näen sen itse erittäin tarpeellisena edustaja essayah tämän esityksen tarkoitus on nyt siis nimenomaan parantaa työntekijöiden mahdollisuutta opiskella aikuiskoulutustuella mutta mitä tulee sitten tuohon laskentajärjestelmään jonka ohjeen sitaatin luitte tässä salissa niin kyllä se erittäin monimutkaiselta kuulosti kyllä pidän tarpeellisena että ohjeita selkeytetään ja ohjeet ovat sellaisia että kaikki ymmärtävät mistä on kysymys ja mitä tukea haetaan ja ja erityisesti kun tämäkin on sen sosiaaliturvan uudistustyön yksi keskeinen tavoite että yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan ohjesääntöjä niin tässä on myöskin siihen siihen eväitä oikeastaan edustaja wallinheimolle vielä haluaisin todeta että että ei tässä nyt leikata ei leikata sieltä momentilta yhtään rahaa vaan kohdennetaan uudelleen ja itse asiassa valtio ei tällä hetkellä rahoita tätä aikuiskoulutustukea lainkaan vaan se